Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, kysymys haluaa kiirehtiä eurooppalaisen tutkimusalueen muodostamista, joka on aivan välttämätöntä, jos me haluamme saavuttaa 2020 ohjelman tavoitteet tutkimuksen osuudesta kolmessa prosentissa bruttokansantuotteesta. Euroopan tulisi taloudellisen kriisin aikana voimakkaasti panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ikävä kyllä monet jäsenvaltiot tällä hetkellä toimivat juuri päinvastoin eli leikkaavat kansallisista tutkimus ja inovaatiobudjeteistaan.

Eurooppalaisen tutkimusalueen tulee perustua parhaiden kannustamiseen, jotta Eurooppa voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja toisaalta Eurooppa voisi olla houkutteleva tutkimusalue myös kolmansista maista tuleville.

Talossa on juuri tällä hetkellä käsittelyssä kolmansista maista tulevien tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta helpottava direktiivi, mutta jollakin tavalla minusta tuntuu, että me tarvitsisimme EUn sisällä oleville tutkijoille ja opiskelijoille aivan vastaavanlaista puitelainsäädäntöä, että heidän liikkumisensa ja urakehityksensä olisi

Innovaatiot ajatellaan aivan liian usein tietotekniikka alaan liittyvinä, kun kansantalouksien kannalta kaikkein merkittävimmät innovaatiot, joita Eurooppa tarvitsisi, olisivat sosiaaliset innovaatiot, liittyen vaikkapa vanhusten kotihoitoon tai etälääkärijärjestelmiin. Tutkimuksen ja tutkimustulosten kaupallistamisessa Euroopassa on myös paljon tehtävää. Vitsihän kuuluu, että Applea ja Microsoftia ei koskaan pystytty perustamaan Euroopassa, koska meillähän on kielletty se, että firma perustettaisiin autotalliin.